ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyssä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö joka koskee sotilasvammalain muutosta kysymys on siis siitä että vuosien tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään kymmenen prosenttia voidaan jatkossa korvata laitoksessa annettu huolto tai osa aikainen huolto myös silloin kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta nykyisin tuo haitta asteraja asteraja on vähintään kaksikymmentä prosenttia tässä taustalla on sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenten ja varajäsenten yhteistyössä yli puoluerajojen tekemä yhteislakialoite joka oli käsittelyssä itsenäisyyspäivän aattona

totean valiokunnan jäsenten ja varajäsenten puolesta että tässä on nyt hyvä esimerkki siitä miten tässä maassa sosiaali ja terveysvaliokunta on kiireellä laittanut tärkeän asian kuntoon kiitän kaikkia osapuolia tämän tärkeän asian edistämisestä

arvoisa rouva puhemies vielä kymmenen vuotta sitten veteraaneja oli keskuudessamme lähes satatuhatta vuosi sitten määrä oli yli seitsemäntoistatuhatta ja tänään enää vajaa kaksitoistatuhatta ja arvioidaan että ensi vuonna veteraanien määrä putoaa tästäkin jo puoleen viimeinen iltahuuto kutsuu kunniakansalaisiamme nyt tiuhaan arvoisa puhemies tämä on erittäin hieno asia että sosiaali ja terveysvaliokunta on yhdessä ja puolueet ovat yhdessä tehneet tämän ratkaisun jota on pitkään tavoiteltu että sotilasvammalakia muutetaan niin että sotainvalidien haitta aste pudotetaan tuosta kahdestakymmenestä kymmeneen prosenttiin ja näin yhä useammat pääsevät näiden palveluiden piiriin jo korkea ikä jo yksin se että nämä miehet ja naiset ovat keski iältään jo yhdeksänkymmentäkolme vuotiaita on syy siihen että he tarvitsevat hoitoa kun miehet ja naiset ovat aikanaan lähteneet niin kannetaan heistä myös vastuu loppuun asti

arvoisa puhemies meillä on vielä pieni hetki aikaa kiittää sotiemme veteraaneja kunniakansalaisia ja tämä sotilasvammalain muutos tuo kaikki sotainvalidit samaan asemaan palveluiden saatavuuden suhteen on on tärkeätä että myös lievimmin vammautuneet sotainvalidit saavat samat palvelut kuin muutkin sotaveteraanit ovat henkensä uhalla turvanneet meille rakkaan isänmaamme ja sotainvalidit ovat vieläpä saaneet siitä itselleen elinikäisen vamman

arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite jonka sosiaali ja terveysvaliokunta nyt on tuonut ja jolla parannetaan sotaveteraanien asemaa on on hyvä ja arvokas ja ja toivon että se tuntuu sellaiselta ja se myös koetaan sellaisena me haluamme kunnioittaa ja ja arvostaa niitä sotien veteraaneja jotka ovat meidän puolestamme siellä rintamalla taistelleet muistan itse että omalla ukillani omalla papallani oli sirpale ihon alla ja me pieninä tyttöinä sitten sitä ihmettelimme että mitä kummallista siellä onkaan voinut tapahtua paljon me emme kuulleet emmekä tienneet nyt me tiedämme millaista on on ollut rintamalla

toivon kaikille sotaveteraaneille ja heidän omaisilleen hyvää

arvoisa rouva puhemies tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan meidän yhteinen lakialoite koskee noin neljääsataaneljääkymmentä sotainvalidia ja se on hieno asia että saimme tämän hyvin ripeällä aikataululla tehtyä tässä joulun alla itsenäisyyspäivän alla asia on niin että näillä jokin näkyvä vamma mutta varmasti me kaikki suomalaiset tiedämme että sodista ei yksikään selvinnyt niin etteikö sielussa jonkinlaista sirpaletta ole sen takia kaikki toimenpiteet ja lakialoitteet ja

arvoisa puhemies pyydän saada myös liittyä niiden edustajien joukkoon jotka haluavat tänä päivänä ilmaista suuren arvostuksensa sotiemme veteraaneille joille olemme niin paljon velkaa ja joiden työtä on tänäkin päivänä kiittäminen siitä että voimme täällä rakentaa yhteiskuntaa rauhallisissa turvatuissa oloissa tämä on hieno päätös joka on nyt tehty esityksenä koko eduskunnalle ja kertoo siitä että valiokunnassa on aidosti mietitty invalidien tarpeita ja reagoitu siihen pitkäaikaiseen toiveeseen joka heillä on ollut sitten samalla on kyllä aihetta ilmaista myös yllätyksen piirre nimittäin noteerasin että tänään valtiovarainvaliokunta on vastaavasti hyväksynyt budjetin jossa valtiovarainvaliokunta siunaa hallituksen esityksen leikata sotiemme veteraanien rintamalisää kaiken sen keskellä mitä me nyt näemme talouden kasvusta valtiovarainvaliokunta ehdottaa että rintamalisää leikataan indeksileikkauksen muodossa ensi vuonna jään odottamaan miten tämä ehdotus sopii nyt käsittelyssä olevan asian

arvoisa rouva puhemies muistan kun lapsena ja nuorena pohjois pohjanmaalla pellon kunnassa kävin isoäitini ja isoisäni vanhassa mökissä kieksiäisniemessä kaksi kuvaa nuorista miehistä mustavalkokuvia seinällä parikymppisiä miehiä koskaan en heitä tavannut mutta paljon sain kuulla siitä mitä he tekivät isoisäni kaksi veljeä kaatui sodissa ja heidän kaltaistensa miesten ja naisten ansiosta tänä päivänä me voimme täällä puhua tästä tärkeästä kysymyksestä siitä velasta minkä me heille olemme velkaa mikä on ollut hienoa aina parlamentaarisesti ollaan näistä kysymyksistä voitu sopia ja löytää rahat ja tukea näitä miehiä ja naisia on todella hätkähdyttävää niin kuin edustaja heinonen toi esille

nyt kahtenatoistatuhantena tänä vuonna ja ensi vuonna siitä puolet kuusituhatta tämä on todella viimeinen iltahuuto ja nyt on viimeiset hetket tehdä näitä tekoja ja siinä mielessä edustaja heinäluomankin huomio oli erittäin tärkeä

arvoisa rouva puhemies myös minä yhdyn näihin kiitoksiin tämä on hyvä esimerkki siitä että silloin kun on hyvää tahtoa niin voimme yhdessä koko eduskuntana tehdä hyviä päätöksiä yhdyn tähän edustaja heinäluoman huoleen ja totean myös että eivät nämä kyllä hyvin sovi yhteen ehkä täällä salissa voisimme tämän vielä ensi viikolla jotenkin korjata ja toivon että hallituksenkin edustajat lähtisivät siihen mukaan koska kyllä sotiemme veteraanit ansaitsevat meidän ihan kaiken huomiomme ja tukemme ihan loppuun saakka

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta oli tässä esityksessään yksimielinen ja olen hyvin iloinen siitä että että olemme olemme saaneet tämän päätöksen aikaan kuten tässä on tullut esille monissa hyvissä puheenvuoroissa sotiemme veteraanien määrä putoaa joka vuosi hyvin merkittävästi ja nyt oli korkea aika tehdä tämä hyvä päätös
arvoisa rouva puhemies myös minä haluan sanoa että olen hyvin iloinen siitä että eduskunta pystyy nyt tämän velan sotiemme veteraaneille maksamaan meidän kaikkien kunnioitusta varmasti nauttivat nämä henkilöt jotka ovat mahdollistaneet meille elämisen täällä turvallisessa suomessa tämä oli kunnia asia ja hieno hieno juttu että saatiin näin mutta haluaisin myös palata osaltani tuohon ja sen indeksileikkaukseen mielestäni tässä on erittäin surullinen tilanne me olemme puhuneet tässä salissa siitä jo aiemmin tämä laki on jo kerran äänestetty ykköskäsittelyssä mutta kakkoskäsittely on vielä ensi viikolla edessä on surullista jos tässä tilanteessa hallitus haluaa leikata rintamalisiä mielestäni se ei sovi tähän aikaan ja vetoan hallituspuolueisiin siinä että tämän ehdotuksen voisi vielä perua sosiaali ja terveysministeriön omissa laskelmissa säästö on niin näennäinen että sillä rivillä lukee nolla pilkku nolla nolla eli säästöä tästä ei synny siksi ei pidä väen vängällä myöskään leikata

yhteisessä ymmärryksessä olemme vihdoin saaneet tämän asian korjattua niin että nyt sodassa palvelleet veteraanimme saavat palvelut viimeisille vuosilleen riippumatta siitä mikä on ollut se vamman haitta aste tämä on todella tärkeä päätös tämä tulee tarpeeseen kuten tässä moni edustaja on ennen minua todennut se työ mitä he siellä rintamalla tekivät tekivät oli tärkeää ja meidän on syytä sitä kunnioittaa ja kiittää ja tämä nyt on vähintä mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä veteraanijoukko pienenee koko ajan ja todellakin nyt ollaan aika viime viime hetkellä tuomassa näitä palveluja kaikille ja hyvä niin mutta toivon kyllä minäkin että tämä sama yhteistyön henki jatkuisi niin että voisimme perua nämä rintamalisään kohdistuvat indeksileikkaukset
arvoisa rouva puhemies olen saanut tehdä lähes kolmekymmentä vuotta veteraanityötä sen eri muodoissa ja on ollut hienoa eduskunnassa kansanedustajana toimittaa veteraanien asiaa myös myös lainsäädännön puolella olen iloinen ja jossain määrin myös ylpeä sosiaali ja terveysvaliokunnan yhteisestä ratkaisusta kun on tahtoa ja halua päästään myös asioissa eteenpäin ja tässä puolueiden välisellä yhteistyöllä saadaan nyt haitta asteet laskemaan kahdestakymmenestä kymmeneen prosenttiin ratkaisu on viisas ja ja ennen kaikkea yhteinen tässä tasavallassa mutta haluan kiinnittää huomiota maanantaina täällä keskustelussa olleeseen rintamalisän indeksileikkaukseen ja toivon sydämestäni että hallitus kuulee tässä myös omantuntonsa äänen opposition äänen lisäksi edustaja viitasen kanssa tätä maanantaina pidimme täällä esillä ja silloin vielä ei kaikua kuulunut mutta toivottavasti kaiku kuuluu tämän keskustelun

arvoisa puhemies on varmasti yksimielisyyttä tämän esityksen hyväksymisen osalta laajasti eduskunnassa ja kiitos kuuluu tosiaan veteraaneille siitä että olemme itsenäinen maa tällä hetkellä näistä itse esityksistä todellakin on erittäin hyvä että sotainvalideille nyt laajennetaan näitä palveluita suuremmalle joukolle tälle suuremmalle joukolle joka ikävä kyllä tietysti pienenee mutta mikä erityisesti tärkeää on huomata sitten toisen esityksen osalta on nimenomaan se että laajalle rintamaveteraanijoukolle tulee jatkossa tämä lakisääteinen oikeus kotona asumista tukeviin palveluihin yhdenvertaisesti sotainvalidien kanssa ja veljet pääsevät näin samalle viivalle on ikävää että näitä tiettyjä leikkauksia tämän muutaman kymmenen sentin osalta per kuukausi on jouduttu vielä tekemään mutta onneksi nämä palvelut nyt laajenevat suuremmalle joukolle mikä korvaa moninkertaisesti tämän heille kun

rouva puhemies mieleeni on jäänyt tilanne kun muutamia vuosia sitten pieksämäellä marketin pihalle poliittiseen tilaisuuteen tullessani minua oli odottamassa yli yhdeksänkymmentä vuotias sotaveteraani joka oli taksilla tullut paikalle ja hänen asianaan oli juuri tämä että hänen työkyvyttömyysasteensa ei ei ollut tätä vaadittua kahtakymmentä prosenttia ja kyllä tuo jollakin tavalla riipaisi silloin silloin mieltä todellakin näiden henkilöiden joita tämä lakiesitys nyt koskee keski ikä on yli yhdeksänkymmentäkolme vuotta ja siinä mielessä tietysti edelleenkin tämä työkyvyttömyysasteesta puhuminen tuntuu aika oudolta mutta joka tapauksessa on hieno asia että että tätä joukkoa nyt laajennetaan tämähän koskee lähes viittäsataa henkilöä on hienoa että myös tämä oikeus kotona asuvien kotiin vietäviin palveluihin laajenee

arvoisa puhemies tämä on eduskunnalta tärkeä yhteinen päätös jota nyt ollaan tekemässä kiitos tätä valmistelleille myöskin valiokunnassa varmasti meillä kaikilla on tuttavapiirissä tai sukulaisten piirissä ihmisiä joita nämä asiat ovat koskeneet ja ehkä tämän päivän maailmantilanteessa ymmärtää sen merkityksen mikä sillä on ollut että oikealla hetkellä maata on puolustettu ja ja sen eteen tehty työtä haluan myöskin yhtyä tähän edustaja heinäluoman esiin nostamaan huoleen että toisaalla tapahtuu leikkauksia ja toivon että sen verran joulumieltä vielä löytyy että sekin asia saadaan korjatuksi

arvoisa rouva puhemies olen erittäin iloinen siitä että tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan tärkeä aloite saatiin kiireellisesti yksimielisesti eteenpäin tämä aloite on todellakin kunnianosoitus heille jotka olivat valmiit antamaan kaikkensa yhteisen isänmaan hyväksi on erinomaista että tämä esitys parantaa hyvin iäkkäiden sotainvalidien asemaa ja antaa heille mahdollisuuden valtiokonttorin korvaamaan hoitoon silloin kun he eivät enää kotona pärjää meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on yksimielisesti ja yhdessä huolehtia siitä että ikääntyvät sotainvalidit saavat palvelut ja ja huolehdimme kaikin tavoin heidän hyvinvoinnistaan on sanottava että suomi ei olisi näin hyvä paikka asua ja elää ilman sotiemme veteraanien ja ilman sotainvalidien toimia arvoisa rouva puhemies toivon että tämä aloite saa koko eduskunnan yksimielisen hyväksynnän sitä kautta osoitamme arvostuksemme heille ja myöskin toivotamme sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille hyvää joulua

rouva puhemies yhdyn kiitoksiin joita täällä on esitetty laajasti liittyen veteraanien aseman parantamiseen itse olen vuosikausia istunut neuvottelukunnassa esimerkiksi siellä on tästä haitta asteen alentamisesta puhuttu joka vuosi ja nythän nythän tämä on tapahtunut eli sotainvalidit ja rintamaveteraanit pääsevät paljon tasa arvoisemmin kotipalvelujen piiriin kun tiedämme kaikki että veteraanien keski ikä on pitkästi yli yhdeksänkymmentä vuotta nämä kotipalvelut ovat äärettömän olennaisia samoin se että hallitus on myös lisännyt kuntoutusmäärärahoja me olemme saaneet budjettilisäyksiä kuntoutusmäärärahoihin verrattuna viime vuoteen ja se on myös erittäin tärkeä tärkeä toimi näille vanhoille ikääntyneille ihmisille joista osa on monisairaita

sitten minä haluan vielä kiittää kuntia kunnat ovat lähteneet paljon aktiivisemmin viime aikoina tuottamaan ja järjestämään näitä veteraanipalveluita heidän pitäisi vain löytää kuntien alueelta ne veteraanit jotka palveluita todella tarvitsevat

olen tietysti hyvin iloinen ja ja kiitollinen siitä että voimme yksimielisesti viedä tätä asiaa eteenpäin nyt on todellakin viimeinen hetki kiittää niitä jotka ovat taistelleet itsenäisyytemme puolesta ja ovat myös osallistuneet maamme jälleenrakentamiseen tämä on vaatinut valtavia uhrauksia

täällä on nyt vielä näitä puheenvuoropyyntöjä edustaja rossi ala nissilä kiljunen ja talja jos ihmettelette miksi otin tuolta puhujalistalta niin tässä on tavoitteena että tämä saataisiin tasavallan presidentin esittelyyn ensi torstaina ja siitä syystä otetaan tällä mutta mikäli te haluatte jättää puheenvuoropyynnön sitten ensi vii kolle niin se on täysin mahdollista mutta tämä oli se yritys edustaja rossi
arvoisa puhemies eli suomennettuna ne ketkä ovat nyt puhuneet toivottavasti poistavat nuo puheenvuoropyynnöt jolloin tämän asian käsittely ei eduskuntatalossa sitten pitkity tai asia mene hitaammin eteenpäin arvoisa puhemies on ilo havaita se että tänä vuonna ja eduskunnan keskustelussa veteraaneilla on juuri oikea arvo veteraaneja arvostetaan aina yhteiskunnassa ei ei näin ole ollut mutta tällä hetkellä tilanne on erittäin hyvä se että tällä haitta astekysymyksellä parannetaan sotainvalidien asemaa on ilman muuta yksi merkittävä asia kokonaisuutta täytyy myös tarkastella siinä valossa että ensi vuoden marraskuun alusta veteraanit pääsevät myös kaiken kaikkiaan samalle tasolle kotiin vietävien palveluiden osalta se on se suuri muutos mikä tässä tapahtuu ja meidän täytyy kyllä kaikkien arvostaa sitä ja antaa sille se kunnia

rouva puhemies sotainvalidien haitta asteen laskeminen kymmeneen prosenttiin on tärkeä kunnianosoitus sotainvalideille tämä on merkittävä uudistus joka mahdollistaa mahdollistaa maksuttoman hoidon myös niille sotainvalideille joiden haitta aste on ollut matalampi mutta joiden vaivat ovat ajan myötä myös lisääntyneet ja sitä kautta hoidon tarve kasvanut

puhemies vietimme vasta seitsemättäkymmenettäyhdeksättä talvisodan syttymisen muistopäivää marraskuun lopulla ja sen jälkeen meillä on ollut mahdollisuus viettää itsenäisyytemme vuosipäivää nämä miehet ja naiset joista keskustelemme mahdollistivat itsenäisyyden säilymisen ja juhlapäivän viettämisen se että sotainvalidit ja rintamaveteraanit nyt yhdenmukaistetaan kotiin vietävien palveluiden osalta on on tällä hetkellä pienintä mitä me voimme

näistä uhrauksista maksaa jälkikäteen ja samoin se että nyt myös yli kymmenen prosentin haitta asteen asteen omaavat sotainvalidit saavat laitoskuntoutusta valtiokonttorin hyväksymissä hoitolaitoksissa näkisin että tulevaisuudessa tämäkin haitta aste tulisi poistaa

arvoisa puhemies hienoja sotaveteraanejamme kunnioittavia puheita täällä on tänään jo kuultu kiitos niistä teille arvoisat edustajakollegat lakialoitteen yksimielisyys on myös osoitus siitä kuinka meille on arvokasta suomen itsenäisyys arvoisa puhemies esimerkiksi nämä kotiin vietävät palvelut ovat hyvin tarpeellisia ikääntyville veteraaneillemme en voi olla hämmästelemättä sitä aina kun tapaa näitä vielä elossa olevia sotaveteraanejamme että kuinka vaatimattomia he ovat ja onkin äärimmäisen tärkeää että me pystymme edes jollain tavalla osoittamaan kunnioituksemme heitä kohtaan
kiitoksia keskustelusta siellä on vielä neljä varattua puheenvuoroa haluatteko jättää ne ensi viikolle pieni hetki sitten odotellaan että saatte ne sieltä pois mutta vielä korostan että ensi viikolla saa puhua tästä jos haluaa sitten pitkittyy

kiitoksia kaikille joustavuudesta pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan myös talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron johon muutosehdotus perustuu ja ehdotuksen tekijän muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista kello neljätoista ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta yhden lähtien asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot sitten tulot sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset voidaan tehdä yhdellä kertaa viittaamalla vihkossa oleviin numeroihin kannatuspuheenvuoro annetaan kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen kun kaikki yksittäistä pääluokkaa koskevat ehdotukset on tehty niistä äänestetään ne pääluokan luvut ja muut kohdat joihin ei ole ehdotettu muutoksia katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina tulojen osastoista yksityiskohtaisten perustelujen määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä